Arvoisa puhemies, turvallisuustilanne Bahrainissa on edelleen hyvin epävakaa ja turvallisuusjoukkojen ja mielenosoittajien välisistä yhteenotoista raportoidaan toistuvasti ja kiihtyvästi nyt kansannousun vuosipäivän,

Marraskuussa julkaistu riippumattoman komitean raportti kertoo, että viranomaisten kohtuuton voimankäyttö ja laajamittainen kidutus kansannousuun osallistuneita vastaan on ollut jatkuvaa. Raportin mukaan Bahrainin sunnihallinto ei ole ryhtynyt suositusten mukaisiin toimiin, esimerkiksi väärinkäytöksiin syyllistyneitä hallituksen jäseniä ei ole saatettu oikeuden eteen vastuuseen. Raportin mukaan poliittisia vankeja on systemaattisesti kidutettu, ja korkea edustaja onkin vedonnut lausumassaan väkivaltaisuuksien lopettamiseksi, samoin myös YKn pääsihteeri Ban Ki moon.